Arvoisa puhemies, kollega Essayah puhuu asiaa, olisin itsekin viitannut tähän Kilgourin tutkimukseen. Tunnen Kilgourin henkilökohtaisesti ja olen tutustunut aineistoon. Muutama vuosi sitten Kiina vihdoin myönsi käyttävänsä teloitettujen vankien sisäelimiä luovutustarkoitukseen. Vaikka luovutuksiin lain mukaan tarvitaan vangin lupa, useat ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan siitä, ettei tätä käytännössä kysytä. Kiinassa teloitetaan tuhansia vankeja vuosittain, ja on arvioitu, että 63 prosenttia luovutetuista sisäelimistä tulee heiltä. On syytä kiinnittää myös huomiota Falun Gong harjoittajien kaltoinkohteluun. Kiina on pyrkinyt jo vuodesta 1999 hävittämään kyseisen hengellisen liikkeen. Useiden lähteiden mukaan mielipiteidensä vuoksi pakkotyöleireille lähetetyille Falun Gong vangeille tehdään vangittaessa kalliita, yksityiskohtaisia terveystarkastuksia, sillä myös heidän sisäelimiään ryöstetään ja luovutetaan eteenpäin. EUn on aika julkisesti tuomita törkeä epäeettinen käytös teloitusvankien osalta ja peräänkuuluttaa laajempaa tutkimusta aiheesta.